Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, tämä mietintö on erityisesti tervetullut, koska Euroopan unionilla on oltava selkeä ja johdonmukainen strategia Iranin kaltaisen valtion kohdalla.

Se on moraalisesti väärin ja se on häpeäksi EUlle. Siksi Euroopan unionin ja parlamentin tulee jatkossakin seurata tarkkaavaisesti Iranin ihmisoikeustilanteen kehittymistä.